ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia edellisessä täysistunnossa esiteltiin tasavallan presidentin yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista päivätty kirjelmä jonka mukaan pääministeriehdokas on kansanedustaja hallintotieteiden maisteri sanna marin ehdotuksen hyväksymisestä on äänestettävä valinnassa noudatetaan suomen perustuslain kuudennenkymmenennenensimmäisen pykälän pykälän toisen momentin ja eduskunnan työjärjestyksen kuudennenkymmenennenviidennen pykälän ensimmäisen momentin säännöksiä ehdokas on tullut valituksi pääministeriksi jos toimitettavassa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan asiasta ei sallita keskustelua pääministeriehdokkaan hyväksymisestä toimitetaan koneäänestys kansanedustaja hallintotieteiden maisteri sanna marinin valinta pääministeriksi jaa joka ei kannata valintaa äänestää

eduskunta päättänee saattaa valinnan tuloksen tasavallan presidentin